Esimerkiksi Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue on esittänyt, että EU rahastojen käyttämättömistä varoista irrotettaisiin 10 miljardia nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja tällä saataisiin lähes kaksi miljoonaa työpaikkaa nuorille, siis käyttämättömistä varoista?